Kansainvälinen energiajärjestökin, jota perinteisesti on totuttu pitämään fossiilienergian äänitorvena, varoittaa, että kaksi kolmasosaa tunnetuista fossiilivaroista pitäisi jättää maahan. Kun asiantuntijoiden varoitukset käyvät yhä vakavammiksi, Eurooppa samaan aikaan lähinnä polkee paikallaan. Meidän on todellakin aika ryhdistäytyä. Meidän tulee näyttää maailmalle esimerkkiä asettamalla vuodelle 2030 kolme tavoitetta päästöt, uusiutuva energia ja energiatehokkuus. Meidän tulee korjata päästökauppamme, jotta se oikeasti kannustaisi investoimaan puhtaisiin vaihtoehtoihin. Ne firmat, jotka haluavat investoida Euroopassa, vetoavat meihin, että korjaamme päästökaupan.